Rakennemuutokset ja yrityksen sisäiset järjestelyt ovat useinkin välttämättömiä, jotta yritys voidaan säilyttää elinkelpoisena ja työpaikat voidaan säilyttää. Yrityksillä on oltava käytössään riittävästi joustavia erilaisia sopeutumis ja mukautumiskeinoja. On tärkeää, että näistä asianmukaisesti informoidaan työntekijöitä.

Toisaalta esimerkiksi Pohjoismaissa vahva työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu, jolla rakennemuutosprosesseja hallinnoidaan. Siksi mietinnössä on mielestäni se puute, että toisaalta korostetaan jo olemassa olevia malleja, toissijaisuutta ja suhteellisuusperiaatetta ja parhaiden käytäntöjen vaihtamista, mutta sitten kuitenkin pyydetään komissiolta säädösehdotusta liitteenä olevien hyvinkin yksityiskohtaisten suositusten mukaisesti. Kannatan siis periaatetta, että rakennemuutoksissa tarvittaessa tarvitaan osapuolten merkittävää ja hyvää yhteistyötä, mutta toivon, että komissio välttää uutta byrokratiaa lisäävää lainsäädäntöä ja huomioi sen, että meillä on paljon jo olemassa olevaa EU lainsäädäntöä, joka soveltuu rakennemuutostilanteisiin ja tarvittaessa parantaa sitä, jos siltä näyttää.